Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, Euroopan parlamentti haluaa tukea Egyptin askelia kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Olemme seuranneet huolestuneina perustuslakiuudistusta ja vaalilain etenemistä. Tässä tilanteessa on hyvin ymmärrettävää, että oppositio ei ole ollut halukas osallistumaan vaaleihin, kun niiden vapautta ja oikeudenmukaisuutta ei ole pystytty varmistamaan. Samoin islamistipuolueen nouseminen valtaan on herättänyt perusteltua huolta erityisesti lasten ja naisten oikeuksien toteutumisesta, samoin myös uskonnollisten vähemmistöjen, erityisesti koptikristittyjen, aseman puolesta. Todellinen demokratia edellyttää kansalaisjärjestöjen työn tukemista ja kansalaisyhteiskunnan rakentamista eikä suinkaan niiden työn hankaloittamista niin kuin tällä hetkellä Egyptissä näyttää tapahtuvan. Siitä huolimatta haluan rohkaista assosiointisopimuksen tiellä jatkamista, sillä on varmasti järkevämpää pidemmällä tähtäimellä, että Egypti niin taloudellisesti kuin myös poliittisesti vakautuu. Se on äärimmäisen tärkeää paitsi Egyptille itsellensä niin myös koko alueelle erityisesti arabikevään myllerrysten jälkeen.